Eurooppalaisen ammattikortin ohella IMI järjestelmä helpottaa sen toteamista, että työntekijöiden paperit ovat aitoja. Pienen kieliryhmän edustajana olen iloinen kielitaitoon liittyvistä vaatimuksista. Uudistuksessa on varhaiseen varoitukseen perustuva hälytysjärjestelmä. Se on äärimmäisen tärkeä erityisesti sellaisilla aloilla, joilla kyse on potilasturvallisuudesta.

Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen on tärkeää etenkin nuorille niissä jäsenvaltioissa, joissa nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkea.